Guantánamo on kansainvälisen terrorismin vastaisissa toimissa tehtyjen ylilyöntien ja laittomuuksien räikein esimerkki. Muistamme kaikki, kuinka Barack Obama lupasi sulkea Guantánamon vankileirin jo vuonna 2009. On täysin käsittämätöntä, oikeustajun vastaista ja pilkkaa kansainväliselle oikeudelle, että Guantánamossa on ollut vangittuna henkilöitä jo 11 vuoden ajan ilman minkäänlaisia syytteitä tai oikeudenkäyntiä. Jatkuva ja määrittelemätön vankeus on kansainvälisen oikeuden vastaista. Valitettavasti ihmisoikeusperiaatteet näyttävät vaikuttavan hyvin vähän Yhdysvaltain sisäpolitiikkaan Guantánamon sulkemiseksi. Guantánamon tilanteesta ei ole syytä vaieta myöskään käynnissä olevien EUn ja Yhdysvaltain välisen transatlanttisen kauppa ja investointikumppanuusneuvottelujen takia. Vankileirillä olevien syömälakko on äärimmäinen hätähuuto. Syömälakkoon ryhtyneitä ei tule rangaista, ja heidän terveydentilastaan tulee pitää huolta. Myös Kansainvälisen punaisen ristin pääsy vankien luokse tulee varmistaa.